Arvoisa puhemies, digitalisaatio on megatrendi, joka muuttaa maailmaa nyt hyvin nopeasti, ja on tärkeää, että Eurooppa on tässä kehityksessä vahvasti mukana. Tiedämme, että digitalisaatio on merkinnyt uusia innovaatioita ja liiketoimintaa paljon uusia mahdollisuuksia ja yrityksille se tarjoaa myös mahdollisuuden toimia entistä energiatehokkaammin. Erityisesti on kaksi teemaa, joihin Euroopassa pitää nyt keskittyä, kun vauhditamme digitalisaatiota. Toinen on nimenomaan infrastruktuuri, siihen liittyvät innovaatiot, joista kollega Boni täällä vahvasti puhui, 5G verkkojen muodossa.

Ja on selvää, että tarvitsemme erittäin paljon investointeja nyt nopeisiin verkkoihin joka puolella Eurooppaa ja meidän on huolehdittava siitä, että Euroopassa on lainsäädäntöympäristö, joka kannustaa yrityksiä investoimaan Eurooppaan ja nopeisiin yhteyksiin Euroopassa. Toinen iso kysymys on ihmisten taitojen parantaminen. Tällä hetkellä jo 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ilmoittaa, että heillä on puutetta riittävistä digitaalisista taidoista, ja on erittäin tärkeää, että ihmisten ICT osaamista kasvatetaan kaikilla tasoilla lasten, nuorten ja jo työelämässä olevien aikuisten.